Me tiedämme, että tämä on mahdollista. Meidän nykyinen maatalouspolitiikkamme yhteinen maatalouspolitiikka ja sen rahoitus eivät vain tuota tätä tulosta. Aiotteko myös korjata YMP esitystä tämän mukaisesti, niin että se tukisi kestävän ruoan politiikkaa?